ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljäkymmentäkolme yleiskeskustelu asiasta päättyi kolmastoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies kannatan edustaja rehn kiven tekemää muutosesitystä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksikymmentäkahdeksan yleiskeskustelu asiasta päättyi kolmastoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies esitän että kolmaskymmeneskuudes pykälä muutetaan siihen muotoon jossa se on vastalauseessa yksi

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksikymmentäseitsemän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tämän hallituksen esityksen tavoitteena on säilöönoton vähentäminen ja se on minusta perusteltua sillä säilöönotto on perusoikeuksia voimakkaasti rajoittava toimenpide hallituksen esittämien lakimuutosten seurauksena turvapaikanhakijoilta vietäisiin kuitenkin heille kuuluvia perusoikeuksia vastaanottokeskuksien työmäärää lisättäisiin ja turvapaikanhakijoista aiheutuvat asumiskulut kasvaisivat

kuten pakolaisneuvonta lausunnossaan tuo ilmi esitys ei myöskään täytä perus ja ihmisoikeuksien rajoittamisen rajoittamisen edellytyksinä olevia täsmällisyyttä tarkkuutta eikä ennakoitavuutta ennakoitavuutta esitys on monelta osin epäselvä ja vaikeaselkoinen esityksessä ei ole asianmukaisesti huomioitu eu lainsäädännön ja erityisesti niin sanottujen vastaanotto ja paluudirektiivien velvoitteita asumisvelvoitteen perusteista määräämisestä lakkaamisesta lakkaamisesta ja valvonnasta sekä ilmoitusvelvollisuudesta poikkeamisesta ei ole säädetty riittävän tarkasti asumisvelvollisuus voi olla kannatettava esitys vain aitona säilöönoton vaihtoehtona kuten yhdenvertaisuusvaltuutettu on todennut lausunnossaan lakiesityksessä vaihtoehtojen hakeminen säilöönotolle jää kuitenkin taka alalle ja todellisiksi tavoitteiksi nousevat viranomaismenettelyjen viranomaismenettelyjen tehostaminen maasta poistamisen varmistaminen ja mahdollisesti kasvaviin turvapaikanhakijamääriin varautuminen kuten pakolaisneuvonta lausunnossaan tuo ilmi esitetty asumisvelvollisuus on liikkumisvapauden rajoittamista joka yhdistettynä velvollisuuteen ilmoittautua ilmoittautua jopa neljä kertaa vuorokaudessa merkitsee tosiasiallisesti puuttumista henkilökohtaiseen vapauteen

ja muistuttaa vähintään vapaudenmenetyksen kaltaista tilannetta mikäli asumisvelvollisuus hyväksytään esitetyssä muodossa sille tulee säätää samat edellytykset valvonta ja oikeussuojakeinot kuten säilöönotolle asumisvelvollisuudelle tulisi myös esittää enimmäispituus joka saisi olla enintään sama kuin säilöönoton maksimikesto ulkomaalaislain pykälän mukaisesti on huomioitava että asumisvelvollisuus yhdistettynä erittäin tiiviiseen

muistuttaa käytännössä kotiarestia ja varsinaista säilöönottoa rajoitus henkilökohtaiseen

merkittävä erityisesti syrjäisten syrjäisten osalta joista poistuminen ilmoittautumisten välillä ei ole käytännössä mahdollista tällöin kyse voi olla totaalisesta totaalisesta säilöönotosta

on kirjattu että myös lasten säilöönotolle on olemassa edelleen selkeä ulkomaalaislain mukainen tarve väitteelle ei ole esitetty minkäänlaisia asianmukaisia perusteluita säilöönoton on lukuisissa tutkimuksissa todettu olevan haitallista lapsille suomi on jo saanut kritiikkiä siitä että myös lapsia otetaan säilöön maasta poistamisen varmistamiseksi lasten säilöönotto tulee kieltää koska valtioilla on käytettävissään muitakin vaihtoehtoja ja näitä vaihtoehtoja tulee myös kehittää lapsen oikeuksien ja edun mukaisiksi esityksessä ei ole esimerkiksi huomioitu eikä turvattu lapsen oikeutta koulunkäyntiin tulemme varsinaisessa käsittelyssä sitten esittämään että eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee ulkomaalaislain muutoksen jolla lasten säilöönotto kielletään ja lisäksi näitä pykäläkohtia tulemme esittämään muutettaviksi

arvoisa herra puhemies tämän lakiesityksen turvaamistoimien tarkoituksena on helpottaa henkilön maahantulon tai maassa oleskelun edellytysten selvittämistä tai henkilön maasta poistamista ja nyt haluaisin kyllä kysyä edustaja semiltä meillä on tällä hetkellä viimeisten lehtitietojen mukaan noin neljätuhatta henkilöä neljätuhatta turvapaikanhakijaa joista me emme tiedä missä he ovat ja te peräänkuulutitte että meillä on vaihtoehtoja edustaja semi minä haluaisin kuulla mitä muita vaihtoehtoja meillä on kuin lisätä näitä turvaamistoimia vastaanottokeskuksissa itse en ainakaan hallituspuolueen edustajana näe että meillä on yhtään mitään muita vaihtoehtoja kuin toteuttaa tätä lainsäädäntöä kuten tässä tapauksessa hallitus esittää

puhemies kyllä me lähdemme siitä että ulkomaalaislain sadannenkahdennenkymmenennenseitsemännen pykälän mukaisesti lähdetään miettimään sitä kuinka valvotaan ja hoidetaan näitä lapsia että ei tehdä sitä että he ovat säilöönotossa koko päivän vaan että he pystyvät liikkumaan edes vähän

sen säilöönottopaikan ulkopuolella ja heillä on vapauksia käydä koulua ja jos mietitään neljä kertaa päivässä ilmoittautumista päiväsaikaan niin vähintään joka kolmen tunnin päästä pitäisi olla paikan päällä ja se on aika tiivistä
arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys tästä asumisvelvollisuuden käyttöönotosta on ihan hyvä ja perusteltu jos ja kun hallituksella on tavoite vähentää on asumisvelvollisuus toimiva työkalu varmistaen näiltä osin myös turvapaikanhakijaprosessissa olevan henkilön omaa turvallisuutta ei ainoastaan sitä että yhteiskunta tällä asumisvelvollisuudella rajoittaa henkilön liikkumista että tässä on iso elementti myös se että me pystymme pitämään ihmisen turvapaikanhakijan viranomaisten palveluiden äärellä vähentämään ajautumista paperittomaan elämään ja niin edelleen ilmoittautumisvelvollisuus yksi viiva neljä kertaa päivässä on varmaan sopiva joustava haarukka käsitellä kulloisenkin turvapaikanhakijan oman tilanteen osalta tätä ilmoittautumisvelvollisuutta jos oikein muistan vasemmistoliiton vaihtoehdossa esitetään yhden kerran ilmoittautumista vuorokauden aikana pahimmillaan tämäntyyppinen ilmoittautuminen antaisi kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa aikaa eksyä sieltä turvallisten viranomaisten palveluiden ääreltä paperittomaan elämään pidän tätä vasemmistoliiton esitystä siltä osin puutteellisena mutta tuen hallituksen esitystä

arvoisa herra puhemies tämä laki ulkomaalaislain muuttamisesta on nimenomaan asumisvelvollisuutta täsmentävä lakiesitys jolla turvataan sen maahan tulleen taikka sitten maasta poistettavan henkilön turvallisuutta ja normaalia elämää siinä tilanteessa jossa hän elää pitää muistaa että henkilö kun tulee maahan esimerkiksi alaikäinen lapsi tänne yksinään ilman vanhempiaan niin hän on erittäin suojattomassa tilanteessa ja hän tarvitsee suojelua jonka jonka tämä asumisvelvollisuus nyt sitten täyttää erittäin hyvin

ihmisen oikeuksiin taikka hänen henkilöönsä meneviä ongelmia se on selvä asia että kun maahan tullaan tässä tapauksessa turvapaikanhakija tai sitten häntä ollaan poistamassa maasta niin siihen liittyy valtava määrä erilaisia riskejä esimerkiksi lapsiin liittyy vaikka mahdollisen hyväksikäytön riski joka pitää minimoida niin että tällä ihmisellä on turvallista olla kaikissa olosuhteissa kun hän täällä on ja sitten lapsella varsinkin kun hän monessa tapauksessa tulee tähän maahan yksinään se tilanne pitää huomioida tarkasti ettei siinä pääse tapahtumaan mitään ikäviä asioita joskus kun katselee tätä suomalaista menoa tuolla esimerkiksi tässäkin kaupungissa ja ja monessa muussa suomalaisessa kaupungissa missä ihmisiä lapsia hortoilee tuolla kaupungin keskustassa öisin yksinään niin tulee mieleen aina väkisin pitäisikö meillä suomalaisillakin olla vastaavanlainen sääntö että

joka tuolla kadulla kulkee voitaisiin jonkunasteisia velvoitteita asettaa että voisivat lapsia hoitaa kotona eikä tarvitse tuolla yksinään yöllä kadulla kulkea se olisi inhimillisesti ottaen ihan järkevää se on toinen tarina mutta tässä asiassa minä en näe mitään ongelmaa lakiesitys on hyvä ja mietintö on erittäin hyvä ja kannatettava

aikaisemmat kollegat tässä käyttivät nimenomaan haluaisin painottaa tätä että tämä hallituksen esitys lähtee siitä että että lapsen asumisvelvollisuus ja ja mahdollinen säilöönotto vaihtoehto sen lapsen ottamiselle säilöön lapsen asumisvelvollisuus säilöönoton vaihtoehtona vähentäisi nimenomaan ilman huoltajaa olevien viisitoista viiva seitsemäntoista vuotiaiden vuotiaiden säilöönottoa jos ajatellaan lapsen edun ja haavoittuvasta asemasta johtuvien erityistarpeiden huomioon ottamista niin on tietenkin korostettava myöskin säilöönoton vaihtoehtojen käyttämisen ensisijaisuutta lasten kohdalla valiokunta puolsi tätä lakiehdotusta muutamin huomautuksin sitten on erityisesti tärkeätä tuoda esiin myöskin se että vastaanottokeskuksen resursointi ja henkilöstön koulutus ja erityisesti turvallisuuteen liittyviä seikkoja on huomioitava jotta vastaanottokeskuksilla on oikeasti tosiasialliset mahdollisuudet myöskin näistä uusista turvaamistoimista aiheutuvien tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen

arvoisa herra puhemies hallitus on asianmukaisesti kiristänyt suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja se on on ollut oikea linja meillä on maassa ihmisiä joilla ei ole oikeutta täällä olla ja tähän ongelmaan pitää myös etsiä ratkaisuja saman tien meidän on varauduttava siihen että on mahdollista että uusia tulijoita tulee ja silloin järjestelmän on oltava kunnossa valitettavasti runsas vuosi sitten kun tämä suuri muuttoliike alkoi tänne eurooppaan ja tänne meille asti ei oltu varauduttu vaan oli laiminlyöty ne asiat jotka olisi pitänyt ajoissa panna kuntoon nyt on tärkeää että näin tapahtuu lasten osalta on erityisesti kiinnitettävä huomiota heidän turvallisuuteensa ja tällä esityksellä siihen siihen pyritään tässä suhteessa tämä on hyvin asiallinen samaten tämä ilmoittautumisvelvollisuus se on turvaamistoimenpide joka lopulta koituu sekä tulijoiden että täällä maassa olevien ja kantasuomalaisten eduksi riskit on aina syytä etukäteen tarkoin käydä läpi ja ne on syytä minimoida uskon että kun esityksen perustuslakivaliokuntakin on tarkastanut ja käynyt läpi niin niin on paikallaan että näin edetään työtä tällä saralla tulee olemaan ulkomaalaislakia muutetaan lähes viikoittain ja sitä työtä pitää jatkaa jotta asiat pysyvät jatkossakin hallinnassa

tässä vaiheessa istunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello kaksikymmentä

yhdeksäntoista viisikymmentäviisi keskeytettyä istuntoa pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle neljästoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidettävään täysistuntoon

puhemiesneuvosto ehdottaa että talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa edustajan joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu muutosehdotukset pääluokkiin kaksikymmentäyksi viiva kolmekymmentäyksi on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona neljästoista kahdettatoista kello neljätoista nolla nolla ja muut muutosehdotukset viimeistään torstaina viidestoista kahdettatoista kello kaksitoista kootaan edustajille jaettaviksi vihoiksi ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisissä määräyksissä ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta yhden lähtien asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta käsittelyssä esitellään ensin menot sitten tulot sen jälkeen yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset ja yleisperustelut ja lopuksi talousarvion soveltamista koskeva ehdotus kustakin pääluokasta sallitaan ensin yleiskeskustelu jonka jälkeen tehdään pääluokkaa koskevat ehdotukset numerojärjestyksessä koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen kun ehdotukset on tehty niistä äänestetään ne pääluokan luvut ja muut kohdat joihin ei ole ehdotettu muutoksia katsotaan hyväksytyiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina tulojen osastoista yksityiskohtaisten perustelujen yleisistä määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua muutoin menettelytapa on sama kuin pääluokkia käsiteltäessä